Mielestäni Venäjän olisi oman etunsa vuoksi ymmärrettävä, että sen täytyy muuttua oikeusvaltioksi. On hyvin vaikea nähdä, että Venäjä voisi taloutena tai yhteiskuntana kehittyä ennen kuin sillä on riippumaton tuomioistuinlaitos. On mahdotonta kuvitella, että ulkomaiset yritykset voisivat tuntea olot turvallisiksi maassa sijoituksilleen, jos riippumaton tuomioistuinlaitos ei ole toteutunut.

Euroopan neuvostossa meillä on ongelmana se, että Venäjä ei ole vielä ratifioinut pöytäkirjaa numero 14, joka tehostaisi ihmisoikeustuomioistuimen toimintaa, ja haluamme myös Itämeren alueella, että Venäjä liittyy Espoon sopimukseen, joka koskee kansainvälisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia. Kolmanneksi, arvoisa puhemies, ihmisoikeudet ovat tärkeitä sinänsä.

Viekää ihmisoikeusdialogin tulokset sinne ja tehkää se myös hyvin julkisesti.